pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan tänään kahdeskymmenesseitsemäs kolmatta kaksituhattakaksikymmentä pidettävään täysistuntoon

tänään perjantaina noin kello kuusitoista seuratkaa viestintävälineitä annamme aikaa perustuslakivaliokunnalle tehdä omaa työtään ja

seuraava istunto kutsutaan koolle myöhemmin